lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

odottakaa hetki

arvoisa puhemies ambulanssin ensihoitajaa puukotettiin kaksikymmentäkolme kertaa uusikaupunki huhtikuussa kaksituhattakolmetoista hoito opiskelija ryösti aseella uhaten ambulanssin hoitolaukun hollola lokakuussa kaksituhattaneljätoista ambulanssin uhkaajilta löytyi ase ja räjähteitä kuopio syyskuussa kaksituhattaneljätoista nämä esimerkit eivät ole keksittyjä vaan ovat aivan todellisia uutisotsikoita uhkailu haukkuminen huorittelu töniminen ja lyöminen ovat arkipäivää ensihoidossa väkivallan uhka on todellinen menehtyneitä ei ole mutta osumat ovat arkipäivää totesi myös ensihoidon esimies päivi heikkinen kuudes helmikuuta kainuun sanomissa arvoisa puhemies ensihoidossa sattuu vuosittain useita satoja uhka ja väkivaltatilanteita väkivalta ilmenee uhkailuna nimittelynä ja pahimmillaan fyysisenä päällekäymisenä suurin osa väkivaltatilanteista ensihoidossa tapahtuu päihtyneen potilaan hoidon yhteydessä ambulanssissa potilaan kotona tai ulkona tyypillisesti väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö uhkaa ensihoitajaa sanallisesti tai tuottaa fyysistä väkivaltaa lyöden tönien tai uhkaa jollakin aseella pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tilastoinut vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien henkilöstön kokemia uhka ja ja väkivaltatilanteita lähes joka vuosi kasvua on on ollut noin viisitoista viiva kaksikymmentäviisi prosenttia ollen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista jo kolmesataaseitsemänkymmentäviisi kappaletta pelastuslaitoksen kumppanuushankkeen tilastoista on nähtävissä myös vakavia vammoja aiheuttavien tapahtumien kasvu vuosittain ja tämä on erittäin huolestuttavaa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista henkilöstö laati kolmekymmentä rikosilmoitusta poliisille mikä on yli puolet enemmän kuin vuonna kaksituhattakahdeksantoista mutta rikosilmoituksia tehdään tapauksiin nähden erittäin harvoin fyysisten vammojen lisäksi nämä aiheuttavat aina henkistä kuormittavuutta suomen ensihoitoalan liiton vuonna kaksituhattakahdeksantoista tekemän kyselyn mukaan yli yhdeksänkymmentä prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa uhka ja väkivaltatilanteita tämä kysely kertoo sen että tapahtumia on enemmän kuin niitä tosiasiassa ilmoitetaan työnantajalle saati poliisille arvoisa puhemies tällä lakialoitteella pyritään siihen että ensihoidollisessa tehtävässä oleva henkilö riippumatta ammattinimikkeestään rinnastettaisiin rangaistuksen mittaamisessa virkamieheen aloitteen teksti on laadittu siten että se kattaisi ensivastetehtävissä olevat sekä siirtokuljetuksia tekevän henkilöstön pelastusala ja ensihoitajat toivovat rangaistusasteikon koventamista vaikka väkivaltaa ei tokikaan saada tällä kokonaan poistettua rikokseen liitetyllä rangaistusasteikolla voi olla myös ennalta ehkäisevä vaikutus uuden pykälän nojalla annettavalla tavallista pahoinpitelyä ankarammalla rangaistuksella olisi lisäksi merkitys työssä olevan ensihoitajan koskemattomuuden korostamisessa korostamisessa kunnioitus ensihoitajia kohtaan on rapautunut ennen vanhaan oli itsestäänselvää että ambulanssia ja ensihoitajia pidettiin auttajina ei sylkykuppeina nykyään ensihoitajan työasusta saatetaan päinvastoin provosoitua ja kiitoksen sijaan auttaja saa nyrkistä arvoisa puhemies useissa muissa maissa väkivalta ensihoitajia kohtaan on on säädetty erityisen rangaistavaksi isossa britanniassa jossa uhkatilanteet ovat myös olleet kasvussa toteutettiin vuonna kaksituhattakahdeksantoista lakimuutos jonka nojalla väkivaltaan ensihoitajia ja ja muita pelastusalan henkilöstöä kohtaan syyllistyneiden maksimituomiot kaksinkertaistettiin sikäläisen oikeusministerin mukaan ensihoitajan kimppuun käyminen ei ole yksittäistapaus vaan hyökkäys järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan victorian osavaltiossa australiassa hyökkäys ensihoitajaa vastaan on luokiteltu ykkösluokan rikokseksi muun muassa raiskauksien ja murhien kanssa vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lähtien tämäkin lainsäädäntömuutos on ollut seurausta vakavista hyökkäyksistä ensihoitajia kohtaan naapurimaamme ruotsin kehitys on huolestuttavaa hyökkäyksiä tapahtuu sinisillä vilkuilla varustettuja viranomaisia kohtaan euroopassa onkin yleistymässä termi blue light sabotage jolla tarkoitetaan tilanteita joissa joku esimerkiksi tekee perättömän ilmoituksen hätäkeskukseen jonka avulla paikalle halutaan saada sinisten vilkkujen viranomaisia tämän jälkeen viranomaisia sabotoidaan kivittämällä heittelemällä pulloja tai ampumalla heitä kohti ilotulitteita ruotsissa on tämän vuoden tammikuusta lähtien ollut voimassa laki sabotaasista sinivilkkuja vastaan jonka perusmuotoisesta teosta maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta ja törkeästä tekomuodosta maksimi on peräti kahdeksantoista vuotta vankeutta lisääntynyt väkivalta ei kosketa vain ensihoitoa vaan myös poliisi ja pelastusala raportoineet asiasta on hyvä huomata että pelastusalan ammattipiireissä varoitellaan suomen olevan noin kymmenen vuoden päässä ruotsin tilanteesta arvoisa puhemies olen työskennellyt ensihoidossa jo vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän uskomatonta kyllä ja vakuutan teille että maailma on muuttunut noista ajoista silloinkin uhkaavia tilanteita oli mutta ei lähellekään siinä määrin kuin tänä päivänä pelastuslaitokset havahtuivat havahtuivat ensihoitajien työssä kokemaan uhkaan ja väkivaltaan vuonna kaksituhattakaksitoista kuntakymppi kyselyn myötä ja alkoivat niin kehittää tilastointia ohjeita ja koulutusta kuin varustamaan henkilöstöään paremmin työnantajat kautta suomen ovat nähdäkseni tehneet parhaansa omilla resursseillaan parantaakseen ensihoidossa työskentelevien turvallisuutta nyt on lainsäätäjän aika tehdä oma roolinsa lainsäädännön tulee heijastella muuttuvia aikoja valitettavasti suomikin seuraa sitä globaalia trendiä jossa ensihoitajat joutuvat työssään yhä useammin ja yhä vakavampiin uhkatilanteisiin meidän ei pidä jäädä odottamaan sitä ensimmäistä tapausta joka saattaa koitua jonkun ensihoitajan viimeiseksi paljon puhutaan toimintaympäristön muutoksesta puhuminen ei riitä vaan ajan ilmiöihin on tehtävä toimenpiteitä ensimmäinen askel on saattaa väkivallasta annettavat rangaistukset kuuluvalle tasolle on selvää että tämä ei riitä mutta lakimuutos olisi ensimmäinen askel siihen että me lainsäätäjät annamme viestin meillä ei hyväksytä auttajiin kohdistuvaa väkivaltaa sille on nollatoleranssi ja jos syyllistyy yhteiskunta todella paheksuu toimintaa tehy suomen ensihoitoalan liitto suomen palomiesliitto suomen sopimuspalokuntien liitto ja vuoden ensihoitajat ovat vedonneet että me säätäisimme tämän lain yhtenä toimenpiteenä ensihoidon työturvallisuuden parantamiseksi vuoden ensihoitajat julkilausumassaan toivovat lisäksi ettei tämä asia kaadu puoluepolitikointiin tämä on meidän kaikkien yhteinen asia arvoisa puhemies vetoan teihin hyvät edustajakollegat ja marinin hallitus kaikkien ensihoitotyötä tekevien puolesta että tämä laki viimein vuosien jälkeen viedään maaliin ja viimein arkemme turvaajien koskemattomuus ja sen loukkaukset ovat tekoja joita yhteiskunta paheksuu ja myös näkyy rikoslaissa näitä tekoja tulisi ehkä ajatella pikemminkin hyökkäyksinä järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan kuin pahoinpitelyinä arvoisa puhemies rohkenen lopuksi esittää ammattilaisten ja liittojen toiveen siitä että sosiaali ja terveysministeriö ja sisäministeriö käynnistäisivät yhteistyössä mahdollisimman pian ensihoidon ja pelastusalan työturvallisuuden parantamiseen tähtäävän kansallisen hankkeen jossa muita toimia kuten koulutusta tilastointia ja suojavarusteasioita voitaisiin yhdessä pohtia ja viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ensihoitajat palomiehet ja pelastuslaitosten sopimushenkilöstö työskentelevät kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden puolesta valitettavasti he kokevat työssään yhä useammin väkivallan uhkaa tai suoraa suoraa väkivaltaa ensihoitajista yli yhdeksänkymmentä prosenttia kertoo kokeneensa työssään uhka ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi sopimuspalokuntalaisista kuusikymmentäkaksi prosenttia kertoo oman palokunnan yksikön kohdanneen tai itse henkilökohtaisesti kohdanneensa työssään väkivallan uhkaa näiden ammattilaisten tavoite on auttaminen ja ihmishenkien pelastaminen heidän arvokkaan työnsä vaarantaminen on hyökkäys apua tarvitsevia kohtaan se on hyökkäys auttajia kohtaan ja se on hyökkäys järjestäytynyttä yhteiskuntaa kohtaan kannatan edustaja rantasen aloitetta olen sen myös allekirjoittanut muutos on tehtävä esitetyssä muodossaan tai osana laajempaa lainsäädännön tarkastelua vastaava muutos on tehty monissa muissa maissa joka vastustaa tai väkivaltaisesti vastustaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa on tuomittava vastaavalla tavalla kuin virkamiehen vastustamisesta tai väkivaltaisesta vastustamisesta on säädetty

arvoisa herra puhemies tämä aloite on erittäin kannatettava ja itse asiassa viime kaudella tätä yritettiin ja yritin jo saada eteenpäin mutta oikeusministeriön virkamiehet silloin totesivat että he eivät halua tehdä tällaista pistemäistä lainsäädäntöä vaan hyvin paljon laajempaa no ehkä näin on mutta kyllä tämä asia nyt pitää saada hoidettua kuntoon tällä kaudella itse asiassa neljätoista vuotta sitten vuonna kaksituhattakuusi tässä läheisillä vrn makasiineilla käsittääkseni ensimmäistä kertaa kivitettiin palomiehiä ja pelastajia toki poliiseja siinä siinä sivussa mutta myös pelastajia ja se oli minun mielestäni semmoinen käänteentekevä juttu tunnen tapauksen vähän liiankin hyvin ja nythän väkivalta kaikkia viranomaisia mutta myös ensihoitajia vastaan on räjähdysmäisesti lisääntynyt ja se ei ole todellakaan hyväksyttävää koska he menevät auttamaan eivät niin kuin poliisit monasti käyttämään pakkovaltaa ihmisiä vastaan pelastajat auttavat ja kriminalisointi on todella tärkeää se on eräs hyvä ennalta estävä keino täytyy muistaa että se on vain yksi keino se pitää tehdä mutta sen lisäksi niin kuin edustaja rantanen täällä sanoi pitää kiinnittää huomiota työturvallisuusvälineisiin joihin on kiinnitetty mutta ei riittävästi koulutukseen ihan siihen miten sijoittaudutaan tehtäväpaikoilla pitää opettaa lukemaan asiakkaan sanatonta viestintää ja sitten kun jotain tapahtuu pitää jälkihoitokin hoitaa tämä on kokonaispaketti ja tähän pitää suhtautua vakavasti tämä lakialoite on yksi keino siihen ja se on hyvä lähtökohta kaiken kaikkiaan todella toivon tiedämme että yksittäisen kansanedustajan lakialoitteen menestymismahdollisuudet ovat hyvin vähäiset että hallitus ja oikeusministeri nyt ryhtyvät toimimaan ja tekevät mielellään vaikka tämän pistemäisen uudistuksen nopealla aikataululla ja tekevät sen laajemman uudistuksen sitten paljon myöhemmin kun se vaatii aikaa siellä on lääkäreitä sosiaaliviranomaisia opettajia ja monia muita joiden on hyvä saada tämä sama suoja mutta ensihoitajat tällä hetkellä ovat niitä voi sanoa hädänalaisimpia

arvoisa herra puhemies täällä tuli oppositiopuolue kokoomuksesta erittäin asiantunteva ja hyvä puheenvuoro edustaja tolvaselta ja ajattelin ikään kuin hallituksen näkökulmasta tätä asiaa kommentoida haluan kiittää edustaja rantasta aivan erinomaisesta lakialoitteesta olen sen ajatuksen kanssa täysin samaa mieltä olen jutellut paljon ensihoitajien kanssa ja olen jutellut myös muun hoitohenkilöstön edustajien kanssa ja ja myös tiedän pelastajien tilanteen ja on surullista että meidän yhteiskunta on kehittynyt sellaiseen pisteeseen sellaiseen pisteeseen että syrjäytyminen ja vääränlainen auktoriteettien mureneminen ja ja ihmisiä auttavien henkilöitten kunnioituksen mureneminen ovat johtaneet siihen että väkivallan uhkaa on entistä enemmän hoitotyössä oikeusministeri ei tällä hetkellä ole paikalla mutta voin omasta puolestani puolestani todeta no niin mutta mutta hän ei ole nyt aitiossa että toivon että oikeusministeri katsoisi tämän lakialoitteen ja toivon että hallitus tutkii voisiko tämän muutoksen tehdä koska tämä olisi paikallaan ja kuvastaisi yhteiskunnan arvoja näitä ihmisiä kohtaan

arvoisa puhemies on hienoa että tästä salista löytyy kannatusta tälle asialle mutta kuten tässä on todettu omassa puheenvuorossani sekä edustaja tolvasenkin puheenvuorossa tämä lakiasia on yksi mikä pitäisi saada nopeasti maaliin mutta toinen olisi se ihan vakavasti vetoan hallituspuolueisiin että sisäministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö perustaisivat kansallisen hankkeen jossa käydään läpi suojavarusteasiat tilastointiasiat ja koulutusasiat ne ovat erittäin tärkeitä myös tässä ennalta ehkäisevässä työssä toivoisin että viette tätä viestiä omiin ryhmiinne

vielä kun näyttää oikeusministeri ehkä olevan kuulolla haluan todellakin tuoda tähän ammattilaisen näkökantaa mihin edustaja kurvinen viittasi olen kolmekymmentäkaksi vuotta toiminut alalla palomiehenä ja sairaankuljettajana maailma todellakin on muuttunut jos ennen vanhaan niin sanotut kunnon juopot olivat ennalta arvattavia käytökseltään ovat tämän päivän erinäköiset aineidenkäyttäjät todellakin ennalta arvaamattomia ja mitä on jo aikaisemminkin esitetty on todellakin suotavaa mennä maaliin asti

arvoisa herra puhemies ei voi olla kannattamatta tätä lakialoitetta ja näkemättä sitä tarpeellisena ja nopeassa tahdissa tehtävänä en ainakaan tule vastaan äänestämään jos tämä tänne saliin päätyisi mietintövaiheessa toivottavasti vaikka edustamme erilaista poliittista suuntausta niin tässä kohtaa en usko että tässä salissa tulee sitä poliittista peliä ja ainakin minä haluan jo tässä kohtaa pestä käteni siitä siitä toivon että että tämä olisi laajempaa sillä tiedän henkilöitä jotka ovat viranomaistoimituksessa pelastamassa lapsia huostaanottotilanteissa niissä on hyvin paljon mahdollinen juuri semmoinen aggressiivinen tilanne poliisin puukottamisesta on seuraamuksia mutta sosiaalityöntekijä joka on virkatehtävässä viranomaistehtävässä on erilaisessa suojassa

tämä edustaja rantasen lakialoite on on todellakin kannatettava sen jatkon ratkaisee käsittely tuolla lakivaliokunnassa ja toivottavasti lakivaliokunta puheenjohtaja meren johdolla ottaa sen käsittelyyn tietenkin on kyse vain yksittäisestä edustajan lakialoitteesta mutta kuten tässä jo aikaisemminkin todettiin vetoan kyllä hallitukseen viime kaudella hallintovaliokunnassa näitä asioita sivuttiin ja on useammassa valiokunnassa varmasti sivuttu ja kuten edustaja huru ja edustaja tolvanen toivat esiin tilanne on muuttunut

arkipäivää ympäri suomen

pelastusoperaatiot hälytysajoneuvolla lähdetään vanhustentaloon kerrostaloon tai hyvin erilaisillekin paikoille puhumattakaan mielenosoituksista ja muista toivottavasti lakialoite saa arvoisensa käsittelyn ja ja saadaan myöskin ripeyttä asioiden eteenpäin viemiseen
vielä vastauspuheenvuoro edustaja merelle sen jälkeen puhujalistaan kiitos
arvoisa puhemies asia tulee tosiaan meille lakivaliokuntaan nyt kun kuuntelen täällä salissa ihmisiä niin kaikki ylistävät tätä mutta ihmettelen että lakialoite on kuitenkin saanut vain neljäkymmentäneljä allekirjoitusta meillähän on eduskunnassa käytäntönä se että jotta valiokunta ottaisi aloitteen käsittelyyn niin siinä tulisi olla sadan kansanedustajan allekirjoitus toki tästä voi voi valiokunta myös poiketa mutta nyt oikeastaan ehdotan edustaja rantaselle että keräisitte yhtä mieltä

jos eivät kaikki ole allekirjoittaneet niin että pääsemme lakivaliokunnassa välittömästi tämän asian kimppuun ja minullakin on valiokunnan puheenjohtajana selkänoja todeta että täällä on yli sata sata nimeä ei täällä tunnu kukaan tätä vastustavan mutta nimiä ei ole löytynyt siinä vaiheessa nyt on niiden mahdollisuus allekirjoittaa joilta puuttuu
takaisin puhujalistaan

arvoisa herra puhemies meidän täällä eduskunnassa on varmistettava että ne ihmiset jotka toimivat terveytemme turvaamiseksi ovat itsekin turvassa me kansanedustajat olemme täällä eduskunnassa työssämme turvassa paksujen suojamuurien sisällä ja turvamiesten jatkuvassa valvonnassa ei meillä ole hätää täällä on liiankin helppo unohtaa mitä ammattilaiset arjessaan kokevat kuvitellaan hetki itsemme ensihoitajan asemaan tulee ajat kaupungin lähiöön rivitalon piha näyttää sotkuiselta sinun tehtäväsi on mennä sisään kun ulos tulee sekavasti käyttäytyvä nuori mies sisällä odottaa henkilö jota tulisi auttaa mutta hän käyttäytyy aineiden vaikutuksesta selvästi uhkaavasti vaikka onkin avun tarpeessa kuvittele että autettava on fyysisesti sinua huomattavasti isompi ja voimakkaampi sinuun kohdistuu uhka mutta sinulla on velvollisuus auttaa häntä arvoisa puhemies meidän on on muutettava lakia niin että se joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi tällaisen lakimuutoksen me voimme nyt tehdä perussuomalaisten kansanedustaja mari rantasen jättämän lakialoitteen myötä vain kolme päivää sitten tehy suomen ensihoitoalan liitto suomen palomiesliitto ja suomen sopimuspalokuntien liitto julkaisivat kannanoton jossa he antoivat kaikki tukensa tälle lakialoitteelle he tietävät mistä puhuvat he edustavat laaja alaisesti ensihoidon kenttää ymmärrän että hallituksella on paljon omia tärkeitä hankkeita maailmalla mutta toivoisin että näiden ensihoidon ja pelastusalan ammattilaisten hätä otettaisiin tosissaan ja priorisoitaisiin priorisoitaisiin lakivaliokunnan jäsenenä annan tälle lakialoitteelle täyden tukeni

arvoisa herra puhemies aloitteessa ehdotetaan lisättäväksi rikoslakiin uusi säännös ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta suhtaudun erittäin myönteisesti tähän lakialoitteeseen sillä tämänhetkinen käytäntö asettaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilöstön eriarvoiseen asemaan monen muun julkista tehtävää suorittavan toimijan kanssa ensihoitotyötä tekevän pahoinpitelystä rangaistaan tällä hetkellä vain pahoinpitelyrikoksena väkivallan ja uhkan kokemuksesta ensihoidon kentältä on kerätty runsaasti tietoa järjestöjen ja pelastuslaitosten toimesta suomen ensihoitoalan liitto toteutti vuonna kaksituhattakahdeksantoista kyselyn johon vastanneista ensihoitajista yli prosenttia kertoi kokeneensa työssään uhka ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi näiden tilanteiden kasvu on ollut vuosittain noin viisitoista prosenttia eri järjestöt ovat ajaneet rikoslakiin muutosta jo usean vuoden ajan ensihoidon tehtävissä autetaan avuntarpeessa olevia hädänalaisia ihmisiä ja pelastetaan henkiä on kohtuutonta että heidän joutuessaan uhkailun ja väkivallan kohteeksi seurauksena on ainoastaan sakkoja arvoisa herra puhemies rikoslakia muuttamalla meillä on mahdollisuus parantaa arvokasta työtä tekevien ensihoitajien turvallisuutta juuri työn arvostuksen kannalta olisi tärkeää että ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta annettavat rangaistukset saataisiin samalle viivalle virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen kanssa
myönnän vielä puheenvuoron edustaja pelkoselle
arvoisa herra puhemies salissa kuultu monia erittäin hyviä ja tärkeitä puheenvuoroja ja lämpimät kiitokset edustaja rantaselle tästä tärkeästä aloitteesta ensihoidon ammattilaiset ovat niitä arkienkeleitä jotka pitävät meidät tiukan paikan tullen hengissä he eivät saa joutua tekemään vaativaa työtänsä peläten oman henkensä puolesta tilanne jossa heidän pitää pystyä tekemään sekunneissa toisen ihmisen elämää suojaavia päätöksiä ja keskittyä tekemään työnsä hyvin ei saa olla tilanne jossa heidän pitää pelätä mitä heille itselleen tulee tapahtumaan rikoslakia muuttamalla meillä on mahdollisuus antaa signaali että me arvostamme ensihoitohenkilöstön arvokasta työtä ja haluamme muuttaa heihin kohdistuneen lisääntyneen väkivallan kulttuurin pysyvästi kunnioittavaksi kulttuuriksi tähän asiaan on todellakin korkea aika saada muutos